Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, sillä yhteisen maatalouspolitiikan mukauttaminen Lissabonin sopimukseen on parlamentin kannalta tärkeää. Toivon, että kun jäsenvaltioiden hallinnollinen taakka tämän mietinnön uudistuksien myötä pienenee, kohdistetaan lisää voimia varsinaisiin asiakysymyksiin.

Olisikin syytä osoittaa tukea erityisesti nuorille ja aloitteleville maatalousyrittäjille, sillä ilman heitä ei Euroopan maataloudella ole tulevaisuutta.